Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, arabikevään kuohuntaan on reagoitu Syyrian hallituksen toimesta erittäin julmasti ja väkivaltaisesti.

10. syyskuuta syytettynä yrityksestä hoitaa terapian avulla traumatisoituneita kansalaisia. Nashidin tapaus osoittaa, että todellinen diktatuuri, jollainen Syyria epäilemättä on, haluaa kontrolloida sekä alistettujen tiedollista että tiedostamatonta kokemusmaailmaa.

Tohtori, joka auttoi lukemattomia potilaita uransa aikana ja jopa perusti kaupunkiinsa psykoanalyysikoulun, on nyt vangittuna Damaskoksen lähiössä sijaitsevassa naisten vankilassa syytettynä kansakunnan vakautta horjuttavista toimista. Olemme tänään antaneet Euroopan parlamenttina päätöslauselman ja nostaneet esille Syyrian tilanteen yleensä, on hyvä että vielä näin erikseen nostamme inhimillisen yksittäisen tapauksen maailman tietoisuuteen.